Tietoja pitää vaihtaa, ja EU maiden ei pidä sallia sitä, että toinen jäsenmaa ikään kuin varastaa toiselta jäsenmaalta verotuloja. Tällainen verojen maksamattomuus, verojen kiertäminen ja veropakoilu horjuttaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaa kohtaan, ja se myös johtaa siihen, että ihmiset miettivät, miksi heidän pitää maksaa veroja, kun toiset kiertävät niitä ja EU ei tee tälle asialle mitään. Samalla suuret veromenetykset ovat vaaraksi Euroopan hyvinvoinnille ja eurooppalaisten kansalaisten hyvinvoinnille.